Arvoisa puhemies, koko poliittisen ryhmäni puolesta haluan kiittää oikeusasiamies Diamandourosta ja koko hänen toimistoaan erittäin hyvästä työstä erityisesti avoimuuden puolesta ja sen puolesta, että EUssa olisi hyvä hallinto. Teidän toimistonne on julkaissut hyvän hallinnon periaatteet, kiitos siitä, mutta samassa yhteydessä on kyllä valittaen annettava risuja komissiolle. Nimittäin Lissabonin sopimuksen mukaan EU kansalaisille olisi pitänyt laatia hyvän hallinnon periaatteet, mutta komissio ei ole valitettavasti tällaista esitystä antanut. Hyvä, että oikeusasiamies on antanut, mutta ne ovat periaatteita, ne eivät ole sillä tavalla sitovia kuin laki hyvästä hallinnosta. Toivon, että komissio vielä ennen kuin työ loppuu antaa esityksen hyvästä hallinnosta ja samalla tavalla antaisi esityksen myös avoimuudesta.

Ryhmäni puolesta pyydän, että komissio tässä asiassa toisi parlamentille ja neuvostolle hyvän hallinnon lain ja parantaisi avoimuutta ja antaisi uuden asetuksen avoimuuden lisäämisestä.